ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö yksitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesviides kymmenettä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa rouva puhemies esitän että hyväksytään vastalauseen mukaisesti

kannatan edustaja paateron tekemää esitystä

arvoisa rouva puhemies tämäkin virkasuhteisten työehtojen heikennys esitetään vastalauseen
arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja paateron tekemää esitystä

arvoisa rouva puhemies samoin emme halua heikentää virkamiesten työehtoja jotenka esitetään hylättäväksi

arvoisa rouva puhemies myöskin tässä kohtaa sama logiikka elikkä esitän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

arvoisa rouva puhemies lennokkien ja miehittämättömien ilma alusten määrä kasvaa kovaa vauhtia itse asiassa ammattimaisessa käytössä lennokkeja on noin kaksituhattakaksisataa mutta

ovat niinkin isossa haarukassa kuin viidestäkymmenestätuhannesta sataantuhanteen eli oikeastaan kenelläkään suomessa ei ole tarkkaa käsitystä siitä miten paljon näitä miehittämättömiä lennokkeja droneja on suomalaisten käytössä tämä on itse asiassa sellainen huoli jota jota täytyisi suomessa paremmin seurata ja jopa miettiä pitäisikö näitä kirjata ja rekisteröidä jollain tavalla siinä vaiheessa kun kun hankintoja tehdään määrä tulee hintojen pudotessa todennäköisesti tulevaisuudessa entisestään kasvamaan puolustusvaliokunnassa tätä lainsäädäntöä käsittelimme ja ja totesimme että näihin droneihin miehittämättömiin lennokkeihin sisältyy merkittävä kansallista turvallisuutta vaarantava näkökulma ja sen takia nämä toimenpiteet joita nyt esitetään ovat välttämättömiä meidän viranomaiset tarvitsevat lisää toimivaltuuksia niin poliisin kuin puolustusvoimienkin taholta meillä on alueita jotka on merkitty jo tänä päivänä niin sanotuiksi no alueiksi ja sitten myös väliaikaisia rajoituksia on mutta myös nopeampia toimenpiteitä tarvitaan meillä tilanne itse asiassa on menossa siihen suuntaan että ilmatilan loukkauksista tulevaisuudessa yhä useampi osa saattaa tapahtua niin että emme edes tiedä kuka sen tosiasiallisesti suorittaa tai mistä se suoritetaan tällaista lennokkia voidaan ja viisi g aikakaudella lennättää toiselta puolelta maapalloa ja kone saattaa tulla käymään suomen puolella ja palata pois ja silloin olemme aivan uudenlaisen tilanteen edessä toisaalta tämä lisää mahdollisuuksia salakuljetukseen vakoiluun tai sitten ihan puhtaasti erilaisiin vaaratilanteisiin kun esimerkiksi meidän ilmavoimat harjoittelee tai meidän lentokoneet helsinki vantaalla tai muilla lentokentillä ovat tai sitten kun on erilaisia yleisötapahtumia ja muita meidän viranomaisten pitää pystyä puuttumaan näihin paremmin ja tässä lainsäädännössä nimenomaan vahvistetaan sitä puolta että puolustusvoimilla on paremmat

arvoisa rouva puhemies puolustusvaliokunnan puolella niin kuin edustaja on työtä tehty ja ja haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomion yhteen keskeiseen asiaan johon edustaja heinonenkin viittasi kyseessä on kasvava teknologinen ala nyt keskustelu keskittyy lähinnä droneihin lennätettäviin järjestelmiin joita voidaan tosiaan lennättää vaikka maapallon toiselta puolelta mutta teknologia kehittyy edelleen niin että että erilaisia laitteiden ja sähköisen maailman rajapinnassa kulkevia välineitä nähdään ilmaliikenteen lisäksi tulevaisuudessa yhä enemmän vaikkapa vesiliikenteessä tai muualla sen kautta olisi oikein tarpeellista että meillä eduskunnassa ja ministeriöissä olisi tämmöistä poikkihallinnollista otetta näihin droneihin ja dronejen tuomaan uhkaan dronet ovat monelle harrastus ja ja hyvä niin varmaan ihan hyväkin harrastus mutta tämmöinen aika lailla säätelemätön tilanne johtaa myös moniin turvallisuusuhkiin uhka lentoliikenteelle on ilmeinen silloin kun lennetään tuolla yli viidensadan jalan sadanviidenkymmenen metrin korkeudessa jossa lentoliikenne kulkee mutta myös yleisötilaisuuksien yläpuolella lennättäminen on selkeä turvallisuusuhka yleisölle ja kansalliselle turvallisuudelle sitä kautta pelkkä lennokin putoaminen aiheuttaa ihmiselle tietenkin monella tavalla korvaamatonta vahinkoa mutta mitä siinä lennokin kyydissä silloin on jos joku tarkoituksella yrittää tällaisen

hengessä yleistoimivalta edelleenkin lennokkeihin kuuluu poliisille mutta toivoisin että yhteiskunnassa mentäisiin siihen suuntaan että tämmöinen teknologinen kehitys ja sen mukanaan tuomat riskit myös rekisteröitäisiin käyttäjät jotka droneja käyttävät olisivat viranomaisten rekisterissä ja myös pelkästään lentolaite jonka jonka riskit tuossa äsken mainitsin olisi sitä kautta paremmin viranomaisten tiedossa mutta myös se tarkoitus mihinkä näitä laitteita käytetään pystyttäisiin rekisteröimään joko harrastekäyttöön ammattikäyttöön tai johonkin muuhun

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia

ilma alusten määrä suomessa on kasvanut suuresti viime vuosina näyttäisi siltä että erilaisten härpäkkeiden hankkiminen on on nyt hieman muotia ja sääntelyä niiden käyttämiseen tarvitaan esityksen mukaan yksityisiä käyttäjiä on suomessa tällä hetkellä kuten edustaja heinonen kertoi noin viisikymmentätuhatta tai jopa satatuhatta ja ammattimaisia toimijoitakin on noin tämän lisäksi ulkomaisia toimijoita löytyy myös suomesta miehittämättömään ilmailuun sisältyy merkittäviä kansallista turvallisuutta vaarantavia näkökulmia tällainen uhkakuva vaatii turvallisuusviranomaisille uusia toimivaltuuksia ja puolustusvoimien kyky vastata miehittämättömän ilmailun aiheuttamaan turvallisuusuhkaan on jäänyt erityisesti toimivaltasäännösten puuttuessa tulkinnanvaraiseksi toimivaltasäännökset paranevat tämän hallituksen esityksen myötä näiden toimivaltuuksien puute on vaikeuttanut merkittävästi myös poliisin rajavartiolaitoksen tullin ja rikosseuraamuslaitoksen mahdollisuuksia puuttua lennokkien ja miehittämättömien ilma alusten kulkuun ensimmäiset huume erät on jo kuljetettu vankilan muurien yli tällaisilla lennokeilla tällainen lennokkihan on myös erinomainen laite salakuljettaa tavaraa tai valokuvata rajavyöhykkeellä maastoa laitteella on myös erittäin helppo kuvata naapurinrouvaa tämän ottaessa aurinkoa omalla pihamaallaan kaikki edellä mainitsemani kuvaukset jo nyt laissa kielletty eduskunnan käsittelyssä onkin tämän esityksen lisäksi myös toinen hallituksen esitys jolla lennokkien ja miehittämättömien ilma alusten muodostamaan haasteeseen pyritään vastaamaan on selvää että jokaisella viranomaisella tulee olla selkeät toimivaltuudet puuttua laittomaan tekoon joka tapauksessa miehittämättömän ilmailun sääntelyssä on kansainväliselläkin tasolla menossa nopea kehitysvaihe miehittämättömät lennokit ovat erinomaisia silloin kun on kyseessä jokin puolustusvoimien turvaamistehtävä suojelua tarvitsevien henkilöiden turvallisuuden tai erityisen omaisuuden kuljetusten koskemattomuuden suojaamiseksi puolustusvoimat antaa virka apua myös poliisille tietyin perustein vaikka myös poliisilla on omia lennokkeja sekä niiden käyttöön koulutettuja henkilöitä poliisilla lennokkeja käytetään onnettomuuksien tutkimiseen sekä muuhun muuhun laissa säädeltyyn tarkoituksenmukaiseen toimintaan lennokit helpottavat poliiseja myös näin syksyllä metsään kadonneiden henkilöiden etsinnässä arvoisa rouva puhemies miehittämättömät lennokit ovat tulleet jäädäkseen myös yksityiseen käyttöön niiden käyttöön on oltava selvät säännökset ja tämäkin hallituksen esitys on osa niitä vaikka koskeekin lähinnä puolustusvoimien

arvoisa rouva puhemies on korkea aika että tämän asian vakavuus aletaan ymmärtää ja ja vihdoinkin ottaa myös tosissaan kuulimme puolustusvaliokunnassa laajan kattauksen asiantuntijoita ja kuten edustaja heinonenkin omassa puheenvuorossaan totesi miehittämättömään ilmailuun sisältyy merkittäviä kansallista turvallisuutta vaarantavia näkökulmia erityisen huolestuttavaa on se kuten useammassa puheenvuorossa on todettu että kenelläkään suomessa ei tunnu olevan

kiinnitimme valiokunnassa myös huomiota siihen että jatkotyössä on tarkasteltava myös sitten muita kuin ilmassa liikkuvia kansallista turvallisuutta vaarantavia lennokkeja tai siinä tapauksessa ne eivät ole lennokkeja jos ne liikkuvat maalla tai merellä mutta kansallista turvallisuutta voidaan vaarantaa myös muilla kauko ohjattavilla laitteilla liikkuvat ne sitten merellä tai maalla eli työsarkaa tässä asiassa riittää vielä pitkälle tulevaan
arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta on hyvin kannatettava teknologian kehitys paitsi että se on hyödyllistä myös tuo mukanaan rikollisille työkaluja kuten arvoisat edustajat heinonen ja kulmala olette täällä jo kertoneetkin tosiaan edustaja kulmala jo mainitsikin näistä vankilan muurien sisäpuolelle on jo huume eriä viety sitten

kun ollaan näitä tiedustelulainsäädäntöpakettejakin täällä nytten säätämässä meidän on hyvä muistaa se että aina ne rikolliset ovat näillä omilla vehkeillään askeleen edelläpäin että että dronen avulla voidaan tosiaankin muun muassa tarkkailla semmoisistakin paikoista mihin normaalisti ei päästä

arvoisa rouva puhemies dronen lennätys on varmasti mielenkiintoinen harrastus ja todellakin niitä voidaan käyttää myös varsin hyödyllisiin tarkoituksiin esimerkiksi etsintätilanteisiin mutta samalla on todettava että myös vaaratilanteet lisääntyvät äitienpäivänä helsinki vantaalla sattui vakava vaaratilanne kun dronea lennätettiin kielletyllä alueella lentoaseman lähellä ja täällä on kuvattu muitakin ongelmatilanteita muun muassa huumeiden kuljetusta vankiloihin no yleistoimivalta valvonnasta todellakin kuuluu poliisille niin kuin niin kuin tällä on todettu mutta nyt käsittelemme tätä puolustusvoimien lainsäädäntöä kyllä tärkeänä myös että saisimme tänne eduskuntaan sisäministeriöltä esityksen jossa näitä poliisin toimivaltuuksia selkeytettäisiin koska kyllä poliisin tulisi pystyä selvittämään kenen ilma alus siellä taivaalla lentää ja tulisi olla myös hyvin selkeät pelisäännöt siihen milloin lennokin kulkuun voidaan

rouva puhemies tämä on tosiaan tarpeellinen laki kuten täällä on todettu ja sitä on on hyvässä hengessä käsitelty lennokkiteknologia kehittyy koko ajan ja sikälikin on erittäin hyvä että laki on teknologianeutraaliksi rakennettu lähtökohdanhan tulisi olla se että kun syntyy jokin sellainen uusi innovaatio jolla voidaan tehdä paljon hyvää mutta mahdollisesti myös ikäviä asioita niin laki olisi proaktiivisesti sellainen ettei jokaisen teknologisen keksinnön kohdalla tarvitsisi erikseen lakia tarkistaa mietinnössä erikseen todetaan myös se että otetaan kantaa vain lentäviin laitteisiin ja hallintovaliokunnassa kiinnitimme huomiota erityisesti siihen että meidän tulisi tarkastella myös muita kauko ohjattavia ja etenkin autonomisia laitteita tulevaisuudessa autonominen teknologia tulee lisääntymään hyvin monilla eri tavoilla ja kysymyshän on ihan kansainvälisen tason kysymyksestä koska esimerkiksi yhdistyneissä kansakunnissa käydään tälläkin hetkellä

jatkuvasti päivitellä mutta kiinnittäisin huomiota vielä kerran siihen että sen lisäksi että olemme kiinnittäneet huomiota ilmassa liikkuviin laitteisiin meidän tulisi tarkastella myös muilla tavoin liikkuvia laitteita ja käynnistää suomessakin laajempi keskustelu siitä mitä me haluamme autonomisilta järjestelmiltä jatkossa ja miten niitä olisi syytä säädellä niin siviilikäytössä kuin mahdollisesti sotilaskäytössäkin

arvoisa puhemies edustaja heinonen aloitti hyvin tuon lakiesityksen purkamisen ja tämä no drone zone on kyllä paikallaan minulle tuli mieleen tästä myös sitten tämmöinen meidän kansalaiskäyttäytymiseemme liittyvä eli voisiko olla myös niin kun en usko että se lainsäädännön kautta juurikaan auttaa puhelinten käyttö varsinkin onnettomuustilanteissa on on aika häkellyttävää olen ollut yhden kerran kuolonkolaripaikalla auttamassa ja suuri osa ihmisiä tuli siihen ensimmäisenä kuvaamaan ja todennäköisesti myymään niitä kuvia vielä ulospäin minusta se on siis moraalisesti niin tuomittava asia lainsäädännön kautta siihen varmaan on vaikeaa lähteä puuttumaan mutta minä toivoisin kyllä että tällainen kansalaiskeskustelu siitä viemmekö teknologiaa eteenpäin vai viekö teknologia meitä jollakin tavoin eteenpäin olisi paikallaan

arvoisa rouva puhemies olin myös itse joitain kuukausia sitten kuuntelemassa eduskunnan pikkuparlamentissa englantilaista professoria joka kertoi autonomisista asejärjestelmistä ja tästä teknologiaharppauksesta kyse ei siis ole hitaasta etenemisestä vaan todellisesta vallankumouksesta joka meidän ovillamme kolkuttaa haluan kiittää edustaja räsästä kannatuksesta ehdotukselleni että dronet miehittämättömät ilma alukset saataisiin rekisterin piiriin pitäisin sitä oikein oikein tarpeellisena ja mielekkäänä samassa yhteydessä tästä aihepiiristä kun edustaja parviainen tuossa mainitsi että tuolla hallintovaliokunnan puolella asiasta on keskusteltu pitkään sielläkin olen pitänyt tätä samaa näkemystä esillä että me tarvitsisimme rekisterin näille asioille luottamus harrastajiin on vahva ja luottamus ammattilaisiin on vahva mutta silloin kun jotain tapahtuu näissä asioissa kysytään tietenkin mistä asiat johtuvat ja siinä helposti katseet kääntyvät tänne lainsäädännön piiriin

on pidetty erinomaisia puheenvuoroja tämän puolustusvoimista annetun lain korjaamiseksi ja tekemiseksi itse nostaisin sen niin kuin tässä edustaja parviainenkin otti esille että meillä teknologia kehittyy koko ajan nopeammin ja muun muassa juuri dronejen kantokyky kasvaa tässä puhutaan keskustellaan siitä että näillä ruvetaan kuljettamaan ihmisiä ihmisiä nämä dronet ovat hyvin laajassa käytössä muun muassa maa ja metsätalouspuolella esimerkiksi viljelyn suunnitelmien laatimisessa ja sitten juuri esimerkiksi metsätalouden osalta katsotaan myrskytuhoja mutta tehdään myös metsätaloussuunnitelmia dronejen avulla se on se on jokapäiväinen käyttöväline jo maa mutta yhdyn näihin näihin että me saisimme tämän harmaan tai niin sanotusti rikollisenkin toiminnan

yhdyn siihen toteamukseen että nämä lennokit pitää pystyä tunnistamaan ja sitten myöhemmässä vaiheessa myöskin suojatusti hallitusti haltuunottamaan ja tipauttamaan taivaalta jos jotakin uhkia havaitaan nostan esille myös sen sen tekijän että nämä lennokit ovat ihan keskeinen osa meidän uutta logistiikkaamme ja myöskin logistiikan hiilijalanjäljen pienentämistä koska näillä lennokeilla voidaan kuljettaa pieniä lääkepaketteja

arvoisa rouva puhemies suomessa nimenomaan siviilikäytössä pois lukien nyt tämä hallituksen esitys puolustusvoimista dronejen sääntely on ollut löyhää ajatuksena se että mahdollistetaan erilaisia ratkaisuja mutta mitä pidemmälle mennään sitä enemmän varmaan pitää arvioida sitä pitääkö sääntelyä tarkentaa joiltain osin toisaalta tässä on tullut hyvin esimerkiksi pirttilahden puheenvuorossa se kuinka paljon erilaisia käyttötarkoituksia näille miehittämättömille lennokeille on voidaan tarkastaa sähkölinjoja tuulivoimaloita siltoja kattoja eläinkantojen muutoksia niin kuin tässä tuli esiin esimerkiksi maatalouteen liittyen mutta tämmöinen logistinen käyttö tällä hetkellä on on ollut aika pientä posti on joitakin vuosia sitten kokeillut tätä mutta ilmeisesti ei ole riittävästi sitten vielä ollut niin sanotusti kantokykyä ja myöskään taloudellista hyötyä siitä että näitä olisi käytetty mutta jos ajatellaan suomea haja asutuksen haja asutuksen maana pieni väestö isolla alueella niin kyllähän kaiken maalaisjärjen mukaan tästä pitäisi olla suomelle nimenomaan hyötyä ja toivon että näitten turvallisuusnäkökohtien lisäksi yhä enemmän tutkittaisiin myös näitä siviilikäytön mahdollisuuksia
arvoisa rouva puhemies ensimmäinen puheenvuoroni meni varmaan osittain ohi se oli ihan kelpo puheenvuoro omasta mielestäni vaikka valtaosa yleisöstä sen aikana lähtikin ja siinä toin esille ajatuksen tästä rekisteröinnistä ja hyvä että se on se on täällä laajemminkin laajemminkin esille noussut itse uskon samalla lailla että tämä on vasta alkusoittoa sille kaikelle mitä mitä robotiikka ja ja automaatiopuolella tulee tapahtumaan ja edustaja parviainen piti erinomaisen hyvän puheenvuoron tästä isosta kokonaisuudesta tämä airiston tapaus jossa myös dronet olivat jollain tavalla uutisoinnissa mukana myös herätteli siihen että tänä päivänä on olemassa jo erilaista teknologiaa millä koneita pudotetaan alas ja ne saattavat jälleen aiheuttaa omanlaisiaan uhka ja turvallisuuskysymyksiä tämä kokonaisuus on on kyllä valtavan suuri ja nimenomaan ehkä on niin että tässä pitää etsiä ratkaisuja jotka ovat teknologianeutraaleja ja ennen muuta sellaisia että näihin voidaan puuttua ajatellaanpa vaikka tilannetta kun autot ryhtyvät kulkemaan ilman